valtioneuvoston nimittämisestä ja eduskunnan toimielinten järjestäytymisestä seuraa kansliatoimikunnan kokoonpanoon muutoksia joiden johdosta puhemiesneuvosto ehdottaa että kansliatoimikunta asetetaan uudelleen

uudelleen asetettavan kansliatoimikunnan vaali toimitetaan keskiviikkona yhdeksästoista kuudetta kaksituhattayhdeksäntoista kello neljässätoista pidettävässä täysistunnossa ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan asian kiireellisyyden vuoksi viimeistään yhdeksästoista kuudetta kaksituhattayhdeksäntoista kello yksitoista

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on valiokuntien vaalit totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat

kaksituhattayhdeksäntoista kello kymmenen nolla nolla valiokunnan huoneeseen pikkuparlamenttiin järjestäytymistä varten perustuslakivaliokunnan lakivaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan puolustusvaliokunnan sosiaali ja terveysvaliokunnan tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että valiokunta kokoontuu välittömästi tämän täysistunnon päätyttyä valiokunnan huoneeseen järjestäytymistä varten ulkoasiainvaliokunnan valtiovarainvaliokunnan tarkastusvaliokunnan hallintovaliokunnan liikenne ja viestintävaliokunnan sivistysvaliokunnan talousvaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että valiokunta kokoontuu tänään kello viisitoista viisitoista viidentoista valiokunnan huoneeseen järjestäytymistä varten

päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan vaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee valtuuskunnan jäseniksi ja ja varajäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat valtuuskunnan jäsenille ilmoitetaan että valtuuskunta kokoontuu tänään kello neljätoista viiteenkymmeneenviiteen kokoushuoneeseen a satakuusitoista järjestäytymistä varten päiväjärjestyksen viidentenä asiana on euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan vaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat valtuuskunnan jäsenille ilmoitetaan että valtuuskunta kokoontuu järjestäytymistä varten tänään kello viisitoista kolmenkymmenen pikkuparlamentin kokoushuoneeseen vaahtera päiväjärjestyksen kuudentena asiana on euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen suomen valtuuskunnan vaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat valtuuskunnan jäsenille ilmoitetaan että valtuuskunta kokoontuu järjestäytymistä varten keskiviikkona

yhdeksästoista kuudetta kaksituhattayhdeksäntoista kello kolmetoista viidentoista a rakennuksen kabinettiin yksi päiväjärjestyksen seitsemäntenä asiana on eduskunnan pankkivaltuutettujen vaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee pankkivaltuutetuiksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat

päiväjärjestyksen kahdeksantena asiana on suomen pankin tilintarkastajien vaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee suomen pankin tilintarkastajiksi ja heidän varajäsenikseen edustajille jaetussa monisteessa luetellut henkilöt päiväjärjestyksen yhdeksäntenä asiana on kansaneläkelaitoksen valtuutettujen vaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee valtuutetuiksi ja heidän varavaltuutetuikseen edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat päiväjärjestyksen kymmenentenä asiana on yleisradio oyn hallintoneuvoston vaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee hallintoneuvoston jäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut henkilöt päiväjärjestyksen yhdentenätoista asiana on eduskunnan tilintarkastajien vaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee eduskunnan tilintarkastajiksi ja heidän varajäsenikseen edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat

päiväjärjestyksen päiväjärjestyksen kahdentenatoista asiana on eduskunnan kirjaston hallituksen vaali eduskunnan kirjastosta annetun lain toisen pykälän mukaisesti opetus ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut hallituksen asiantuntijajäsenten ja heidän varajäsentensä valitsemista varten kolme valtionhallinnon asiantuntijaa kolme oikeustieteellistä asiantuntijaa ja kolme valtiotieteellistä asiantuntijaa lisäksi eduskunnan kirjaston henkilökunta on ilmoittanut hallituksen henkilökuntajäsenen ja hänen varajäsenensä valitsemista varten kaksi henkilöä kirjaston henkilökunnasta totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee eduskunnan kirjaston hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut henkilöt

päiväjärjestyksen kolmantenatoista asiana on itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan vaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies tässähän on kyseessä pelkästään voimaantulosäännöksen muuttaminen mutta haluan tässä yhteydessä todeta että on erinomaista että hallitusneuvotteluissa saimme sovittua että nämä aselupakäytännöt yhdenmukaistetaan koko maassa siten että ampuma aselainsäädäntöä ei tulla